Arvoisa puhemies, suhtaudun erittäin epäillen suoraan budjettitukeen, koska katson, että se voi edistää muun muassa asekauppaa.

Uskoisin sen auttavan niin, että kansalaiset olisivat valppaampia ja avuliaampia auttamaan, koska he tietävät, että rahat menevät perille. Nyt ne eivät valitettavasti kaikki mene ollenkaan perille, vaan siellä on väärinkäytöksiä, siellä on korruptiota, siellä on aseiden ostoa.